Ranskan presidentti Francois Hollande totesi pari päivää sitten kahden siellä kuolleen sotilaan muistotilaisuudessa, että interventio on vaarallinen mutta tarpeellinen.

Keski Afrikan tasavallan lapsista vain pieni murto osa voi käydä koulua, ruokaa ei ole tarpeeksi ja on paljon ongelmia. On hyvä, että EU on lisännyt humanitääristä apua, mutta nyt on varmistettava tämän avun perillemeno niille, jotka sitä tarvitsevat.